Toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys ja sen vaalijaksi perustettu Yhdistyneet kansakunnat ei ole tarpeeksi tehokas vastaamaan tämän päivän humanitäärisiin kriiseihin. Myöskään Euroopan unioni ei ole ollut tehokas. Sen ulko ja turvallisuuspolitiikka kärsii hampaattomuudesta. Sotia ei nykypäivänä enää käydä sotatantereella kahden selkeästi erottuvan valtion sotajoukkojen kesken viirit liehuen, nykysotien suurin yksittäinen kärsijä ovat aina siviilit. Näin myös Syyriassa, jonka tilanteen kehittymistä on päästy seuraamaan modernin tekniikan avulla kuin parastakin viihde elokuvaa valitettavaa.